päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

arvoisa puhemies suomessa elää tuhansia sokeita ja näkövammaisia ihmisiä he ovat koko elämänsä tai koko vammaisuutensa ajan tarvinneet erilaista apua ja ja tukea pärjätäkseen arjessaan näkövammaisten lisäksi meillä on muun muassa liikuntavammaisia tai kuulovammaisia jotka hekin kaikki tarvitsevat erityispalveluita juuri vammansa takia vammaiset tarvitsevat avustajaa kotiinsa saadakseen hoidettua aivan arkiset asiat tai kun he lähtevät harrastuksiin teatteriin tai vaikka asioille kauppaan nyt hallitus on ryhtynyt ajamaan lakimuutosta sen mukaan nämä vammaiset ihmiset eivät enää vuotta täyttäessään saisi samanlaisia palveluita vammansa perusteella eivät siis avustajaa kotiinsa tai kuljetuspalvelua päästäkseen vaikkapa viikoittain kansalaisopistoon kuoroon laulamaan ministeri rehula onko hallitus todella sitä mieltä että esimerkiksi sokea täyttäessään seitsemänkymmentäviisi vuotta ei enää näitä aikaisemmin saamiaan palveluja tarvitse

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies ministeri rehula vammaispalvelut eivät ole luksusta vammaisille ne ovat välttämätön edellytys arjessa pärjäämiselle ja myös yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille vammaisille tässä esityksessähän taustalla on tavoite säästää kuudenkymmenen miljoonan euron säästö säästön täytyy siis tarkoittaa vammaisille vanhuksille vähemmän kuljetuspalvelua vähemmän kotona avustamista henkilökohtaista avustamista vähemmän ja niin edelleen tai päinvastoin korkeita palvelumaksuja välttämättömien kun siis aina apua tarvinnut vammainen tulee elämässään ehtoopuolelle niin juuri silloin hallitus vaatii häneltä aikaisempaa parempaa maksukykyä hänen kipeästi tarvitsemiinsa palveluihin ministeri rehula onko todella niin että te valitsette nyt säästöjen kohteeksi kaikista suomalaisista juuri heidät jotka ovat kaikkein hauraimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa vammaiset

arvoisa herra puhemies viime vaalikaudella huhtikuussa

kehittämiseen liittyvä työ jonka yhtenä osana on muun muassa arvioitu sitä mikä elämänvaiheen tilanne riippuu iästä ja mikä riippuu esimerkiksi vammaisuudesta ja vammautumisesta tämä ikäraja on aina ongelmallinen jokainen määrä on se ryhmäkoko tai joku niin kuin tässäkin tapauksessa esimerkiksi kuljetuspalvelujen osalta joita tämä muutos tulee osaltaan koskemaan kun on rajattu esimerkiksi kahdeksaantoista kyytiin kuukaudessa niin on ihmisiä jotka tarvitsisivat kaksikymmentäviisi kyytiä kuukaudessa ja on ihmisiä joille riittäisi

jota ollaan tekemässä voitte olla ihan varma että ne ihmiset jotka seitsemänkymmentäviisi vuotta täytettyäänkin tarvitsevat nykyisen lainsäädännön mukaisia palveluja tulevat ne saamaan mutta luotetaan nyt kuntiin ja voimassa olevaan muuhun lainsäädäntöön että

arvoisa herra puhemies osa vammaisista on tarvinnut koko elämänsä ajan palveluita he ovat täysin riippuvaisia toisen ihmisen tuesta he ovat tarvinneet apua peseytymisessä pukeutumisessa liikkumisessa syömisessä kaikissa arkeen liittyvissä asioissa kuten yksi vammainen aikuinen ihminen totesi minulle se ihminen joka on heitä lähellä tulee heidän iholleen elikkä ei ole ihan sama kuka ihminen häntä siinä päivän arjessa hoitaa tästä syystä esimerkiksi henkilökohtainen apu on äärettömän tärkeä tukiapu ihmiselle nyt ministeri rehula te te olette siirtämässä aivan kuten totesitte nämä ihmiset sosiaalihuoltolain mukaan kotihoidon pariin ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä että heidän luonaan käy useita ihmisiä eri ihmisiä ja me tiedämme jo nyt että tämä aika on riittämätön ja tämä tuo lisäkustannuksia myös kunnille kuntaliitto on osaltaan ilmoittanut sen että että tämä teidän esityksenne ei tuo säästöjä millä te perustelette

tulee tarkoittamaan arjessa siihen löytyy vastaus aikaisintaan vuoden sisään aikaisintaan vuoden sisään jolloin meillä on ensinnäkin tarkennetut arviot siitä mitä tulee käytännössä tarkoittamaan esimerkiksi tämä ikärajaan liittyvä kysymys joka tässä nyt on avaimeksi noussut toisinpäin luotatteko te edustaja kiljunen ja ylipäätänsä tässä salissa olevat edustajat niihin lakeihin mitä me esimerkiksi vanhuspalvelulain osalta ja henkilökohtaisen palvelun osalta liittyen vanhuspalvelulakiin luotammeko me jossa on keskiössä se että yksilökohtaisesti räätälöidään ne palvelut jos me luotamme säätämiimme lakeihin niin nuo huolet mitkä tekin edustaja kiljunen esititte ovat turhia sen jälkeen kun tämä laki on tullut ensin eduskuntaan ja sitten mahdollisesti voimaan

arvoisa puhemies suora vastaus ministeri rehulan suoraan kysymykseen on en kyllä luota jos hallitus sanoo että hallitus aikoo säästää ikääntyneiltä vammaisilta kuusikymmentä miljoonaa euroa ja me kaikki tässä salissa tiedämme että tässä on kyse ryhmästä hyvin heikot edellytykset puolustaa itseään jotka nytkään eivät saa mitään ylimääräisiä palveluita ja jotka päinvastoin tarvitsisivat nykyistä parempia palveluita niin kyllä on suuri epäluottamus sitä kohtaan että hallitus pystyisi turvallisesti juuri näiltä vammaisilta ikääntyneiltä ihmisiltä leikkaamaan kuusikymmentä miljoonaa euroa fakta on kuitenkin se että että jos ihminen on vammainen hän on vammainen edelleen täytettyään

herra puhemies ihmisellä joka on syntymästään asti vammainen ei se elämäntilanne muutu on sitten kalenterivuosia takana

tämänkin muutoksen rakentaminen lähtee siitä että ne ihmiset jotka avun tarvitsevat osa tarvitsee henkilökohtaisen avun seitsemän kautta kaksikymmentäneljä kolmesataakuusikymmentäviisi sen saavat tarvitessaan minkä muodon tämä muutos jota ollaan tekemässä säästöineen saa vähintään vuosi menee ennen kuin meillä on nuo yksityiskohdat joita te nyt arvoisat opposition edustajat yritätte täällä esittää totena siinä vaiheessa on mustaa valkoisella on tehty arviot on tehty järjestöjen kanssa yhteistyötä on kuultu kuntaliittoa kunnilla tulee olemaan tämänkin lainsäädännön aikana vielä oma roolinsa jatkossa sote uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat osaltaan palveluvalikoimasta luotettaisiin nyt siihen että ne meidän yhdessä säätämämme lait esimerkiksi sosiaalihuollossa ja vanhuspalveluissa myös toimivat arjen tasolla

arvoisa puhemies tällä viikolla monet ovat olleet todella järkyttyneitä sekä omaiset että yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaat vammaiset henkilöt siitä mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa

nyt on ajateltu että ne voisi vaikka leikata minä kysyn nyt ministeri vielä kerran on hyvä että tämä kysymys kysytään monta kertaa niin että se vastaus tulee myös monta kertaa saavatko yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaat vammaiset edelleen ne samat palvelut mitä he tarvitsevat muun muassa asumiseen

konkreettinen esimerkki joka on löydettävissä kuljetuspalvelut niistä on säädetty tietty määrä tiettynä

positiivisena asiana sitä että joku joka tarvitsee kaksikymmentäviisi kyytiä kuussa sen kaksikymmentäviisi kyytiä kuussa saa toiselle riittää kymmenen nämä ovat hyvin yksilökohtaisia asioita tarvitaan jatkossa räätälöintiä ja minä ainakin luotan tähän meidän toimintatapaamme ja suomalaiseen malliin siinä että ensinnäkin lainsäädännön turva on kaikille olemassa myös vammaisille ja toisena esimerkkinä tämä henkilökohtaisen avustajan käyttö emme me ole hävittämässä sellaistakaan järjestelmää yhtään

puhemies tämä esitys on mielestäni niin törkeä että kun ensimmäistä kertaa sen näin niin arvelin että tässä puretaan päällekkäistä lainsäädäntöä mutta jos näin olisi niin ei hallitus voisi tavoitella näin mittavia jopa kuudenkymmenenyhden miljoonan euron säästöjä kunnille käytännössä siis kunnat tulevat tämän

jotka ne palvelut siellä arjessa vammaisen tai ikääntyneen ihmisen kanssa toimeenpanevat on meidän vastuullamme täällä että me huolehdimme eduskunnassa riittävät voimavarat niin alueiden kuin kuntien valtionosuuksiin maakuntien tulevan rahoituksen osalta se on meidän vastuullamme sitten arvoisa puhemies jokainen sanansa valitsee mutta myös meidän tehtävämme kaikkien riippumatta siitä ollaanko hallituksessa vai oppositiossa on huolehtia siitä että henkilölle joka oikeasti näitten palvelujen tarpeessa on ja on huolissaan tulevaisuudestaan koetetaan luoda sitä turvallisuutta ihan sanavalinnoilla me voimme vaikuttaa siihen onko ihminen turvallisesti kotonaan vammaisena vanhuksena tai

arvoisa puhemies on kyllä erittäin huolestuttavaa että hallitus tekee tällaisen linjan että kun henkilö on täyttänyt seitsemänkymmentäviisi vuotta hän on jotenkin erilaisessa asemassa kuin päivää ennen kuin hän täytti seitsemänkymmentäviisi vuotta elikkä että hänen palvelutarpeensa tulee lähtemään siitä onko hän täyttänyt seitsemänkymmentäviisi vai ei minä haluaisin tietää mistä tämä ikäraja tulee mikä on se perustelu sille että nähdään että vammainen henkilö joka on tarvinnut apua siihen asti kunnes hän täyttää seitsemänkymmentäviisi

se tausta on valmistelussa joka asiakirja näiltä osin on valmistunut viime vaalikaudella vuoden kaksituhattaviisitoista huhtikuussa siinä on muun muassa arvioitu sitä mikä merkitys on palvelujen tarpeeseen normaalilla luonnollisella itse kullekin meistä joka päivä tapahtuvalla ikääntymisellä ja sitten sillä onko ollut syntymästään asti sokea tai onko ollut syntymästään asti erityisten palvelujen piirissä mistä se tulee

niin esimerkiksi ruotsissa tämä ikäraja minulla olevan tiedon mukaan on alhaisempi kuin se mitä tähän nyt ollaan esittämässä

puhemies olen saanut ilon ja kunnian aiemmin elämässäni hoitaa vuosia sotaveteraaneja ja sotainvalideja niin laitoshoidossa kuin kotisairaanhoidossa kun he olivat jo ikääntyneitä ihmisiä niin usein harmitti se että sotaveteraanit eivät päässeet nauttimaan niistä samoista eduista kuin sotainvalidit ikä oli tuonut sotaveteraaneille monia monia vammoja ja heidän välillään oli tällainen juopa nyt kun tätä vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa niin samaan aikaan on hyvä muistaa että kunnilla on velvollisuus tehdä palvelutarpeen arviointi juuri kaikille seitsemänkymmentäviisi vuotiaille kuntalaisille miten me voisimme tässä varmistaa että menisi perille se haluttu viesti että ketään ei jätetä ja erityisesti myös nämä vammaispalvelulain piiristä tulevat olisivat sitten siinä asemassa että kunnat osaavat heistä ottaa kopin ja saavat sitten sen tarkan kartoituksen siitä mitä palveluja he tarvitsevat

arvoisa herra puhemies lainsäädännön kehityskulku viime vuosien aikana on mennyt siihen että väestöryhmästä riippumatta ja erityislainsäädännöstä riippumatta yhä räätälöidympiä palveluita olisivat ne joita ihmisille tarjotaan esimerkkinä kotipalvelussa meillä on kuntia ja seutukuntia joissa aiemmin mentiin ikääntyneen ihmisen ikääntyneen ihmisen luo ja kerrottiin että tätä ja tätä saat on esimerkki pohjoisesta keski suomesta jossa esimerkiksi koko kotipalvelutoiminta on käännetty niinpäin että mennään sitä palvelusuunnitelmaa tekemään sinne ikääntyneen ihmisen kotiin ja kysytään että tässä on tarjotin mitä haluat tänne näin kansankielellä puhuttuna on käännetty koko ajatusmalli toiseen suuntaan minä luotan siihen että se että on on mahdollisuus pohtia yhdessä ammatti ihmisten ja sen palvelun tarvitsijan kanssa sitä miten se turvallinen asuminen esimerkiksi kotona on mahdollista on se tapa jolla tässä niukkenevien resurssien aikanakin eteenpäin päästään

arvoisa herra puhemies perustuslain mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus hoivaan ja erityisestihän meillä lainsäädäntö pyrkii turvaamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palvelut ja ja turvallisuuden nyt tämä hallituksen esitys perustuu siihen että aiottaisiin leikata seitsemänkymmentäviisi vuotta täyttäneitten vammaisten muun muassa sokeiden ja liikunta tai kehitysvammaisten erilaisia tukia tämä tarkoittaa arjessa sitä että niistä tukipalveluista joita tarvitaan syömiseen pukemiseen asumiseen liikkumiseen aletaan maksaa maksuja ja osa palveluista tullaan rajaamaan pois siitä huolimatta että he ovat olleet ennen ikävuotta oikeutettuja näihin niin kun tullaan seitsemänkymmenenviiden vuoden ikään nämä oikeudet poistuisivat mutta se vammaisuus arvoisa ministeri ei poistu se liikuntakyvyn rajoittuneisuus ei tule poistumaan voitteko nyt ministeri luvata että näillä ihmisillä säilyvät nämä samat palvelut ja mahdollisuus elää tasapainoista elämää
arvoisa valiokunnan puheenjohtaja edustaja haatainen yksi osa tätä meidän työtämme on kyky puhua toinen ominaisuus jonka tässä tehtävässä itse kukin tarvitsee on kyky kuunnella siihen hetkeen kun meillä on hallituksen esitys täällä käsittelyssä menee vähintään vuosi aikaa tuon vuoden aikana tullaan tekemään yhteistyötä yhteistyötä yhtäältä järjestöjen kanssa jotka ovat arjen iholla päivittäin omien jäsentensä kanssa toisekseen sitä valmistelua joka tähän ikärajaan liittyy aletaan vasta tekemään se se työ vaatii vähintään vuoden kolmas asia jonka olen yrittänyt tässä kyselytunnin aikanakin sanoa meillä on jatkossakin lainsäädäntö niin vanhuspalvelulaki kuin sosiaalihuoltolaki jotka molemmat pitävät sisällään sen ajatuksen ja idean että palvelutarpeen mukaiset palvelut ovat jatkossakin myös vammaisilla henkilöillä iästä riippumatta saatavilla

vuotta tässähän oleellista on se että vammaispalvelulaissa nämä tukipalvelut ovat velvoittavia kun sitten silloin jos siirrytään sinne sosiaalihuoltolain piiriin on kysymys harkinnanvaraisista palveluista ja on vaikea nähdä että kunnat tässä taloudellisessa tilanteessa ainakaan tasapuolisesti pystyisivät tarjoamaan näitä palveluita joka puolella suomea siksi pelottaa että tässä eriarvoistetaan ihmisiä tässä eriarvoistetaan alueita

on ihmisiä jotka tulevat tarvitsemaan nykyistä määrää enemmän palveluja kuljetuspalveluja mutta sitten on ihmisiä jotka eivät niitä tule sitä määrää välttämättä tarvitsemaan minä uskon ja luotan siihen tämä ei ole uskon varassa vaan tämä on luottamuksen varassa että ne ihmiset jotka kuntatasolla tekevät ihmisille palvelusuunnitelmia laativat ne niin että esimerkiksi riittävät kuljetuspalvelut ovat saatavilla arvoisa puhemies meillä on tällä hetkellä suomessa monta ihmistä jotka antavat palautetta itse kullekin teistä ja myös ministerille asti sitä on tullut

arvoisa puhemies vammaislainsäädännön kokonaisuudistus tehdään sen takia että me saisimme selkeän ja vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta turvaavan lain oli hyvä että ministeri totesi että tämä lainsäädännön uudistus tätähän on jo odotettu lähtee liikkeelle niin että tavataan vammaisjärjestöjä tarkoitus on todellakin että oikeus palveluasumiseen henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palveluihin on tarkoitus säilyttää ja ja toivon että luette tämän ministeriön tiedotteen jossa tämä on

arvoisa puhemies edustaja sarkomaa teidän kysymyksenne ensimmäinen osa on asia joka myös pitää ottaa tässä kohdassa esille useampi hallitus tässä maassa on kirjoittanut hallitusohjelmaansa että vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki pitää yhteensovittaa yhteen kirjoittaa se työ on ministeriössä menossa se työ valmistuu tällä vaalikaudella niin että me pääsemme käsittelemään sitä eduskunnassa toisekseen voinko vakuuttaa

jokaisesta vammaisesta niin lapsesta keski ikäisestä kuin varttuneemmastakin vammaisesta tässä maassa tullaan huoli pitämään palvelutarpeet räätälöimällä ammattilaisten olemassaolo henkilökohtaisen avun tarpeineen niissä tilanteissa se tarpeen on se tilanne meillä tulee olemaan tämänkin lainsäädännön jälkeen jonka ensimmäinen lasku on olemassa noin vuoden päästä jolloin sitä päästään arvioimaan vaikutusarviointeineen

arvoisa puhemies kyllä taitaa nyt olla ministeri rehula niin että teidän vakuuttelunne eivät sitä vanhusten ja heidän omaistensa huolta nyt pysty poistamaan te sanotte että tämän kokonaisuuden sisältö ja ne tavat miten se toteutetaan ja sen seuraukset näkyvät aikaisintaan vuoden päästä miten te voitte tässä yhteydessä todeta että säästö on tasan kuusikymmentäyksi miljoonaa ja ikärajauksen osalta osalta viisikymmentäkaksi miljoonaa täytyyhän taustalla olla silloin jotkut tekijät jotka johtavat näinkin tarkkoihin miljoonamääriin elikkä onko tässä nyt kuitenkin käynyt niin että te olette valinneet tämän leikkauspolitiikan jossa olette mestareita

olette valinneet että tältä väestönosalta näiltä vaikeasti vammaisilta henkilöitä leikataan kuusikymmentäyksi miljoonaa ja nyt lähdette sitten miettimään niitä tapoja millä tavalla se toteutetaan ensin on tullut leikkausmäärä ja sen

arvoisa herra puhemies jonka vaikutukset pääsee arvioimaan ensinnäkin lainsäädännön tasolla vie vähintään vuoden valmistelu tulee viemään vähintään vuoden vaikutukset käytäntöön miten onnistutaan palvelusuunnitelmien räätälöinnissä mitä tapahtuu siellä arjessa tulee viemään vuosia ennen kuin me tämän tiedämme nyt ollaan tilanteessa jossa yksi osa tätä ettei tämä olisi liian yksinkertaista on valmistelu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamisesta sitä työtä on tehty vuosia papereita on paljon se lainsäädäntötyö etenee toisekseen ne palvelut joita nyt tämä euromäärä koskee meillä on paljon työtä jäljellä ja jos jotain voin luvata varmasti niin sen että tämä ei ole viimeinen kyselytuntikeskustelu tästä aihepiiristä edellinenhän meillä oli vasta kolme viikkoa sitten

puhemies kyllähän nyt tosiasia on että tämä säästö on sieltä vakavimmasta ja sanoisinko vastenmielisimmästä päästä jos näistä matkoista niin kuin ministeri rehula sanoi tämä otettaisiin niin se tarkoittaisi miljoonien matkojen ottamista pois vammaisilta henkilöitä kysyn nyt ministeri rehula oletteko te vastuullisena ministerinä hyväksynyt tämän säästön että tämä tullaan todella tekemään vammaisten ihmisten palveluista ja oikeuksista ja kysyn vielä että kun nyt kehysriihi on edessä niin eikö tämä asia olisi sellainen joka olisi syytä siellä pohtia kun varmasti tulette sen pöydän ääressä tiedän sen keskustelemaan näistä säästöistä ja kohdentamisista eikö tässä nyt olisi oikeuden mentävä edelle ja ja oletteko valmis tuomaan siellä esityksen jolla pyrittäisiin kohtuullistamaan tämä esitys

herra puhemies olen käyttänyt kuljetuspalveluja esimerkkinä konkretiasta siitä mitä muutosta ollaan tekemässä jos olen sanonut että koko tuo euromäärä otettaisiin kuljetuspalveluista niin sitten olen sanonut väärin nyt pitää kahlata tämä koko palveluvalikoima läpi muistaen sen että ihminen joka palvelun tarvitsee iästä riippumatta vammainen ihminen iästä riippumatta joka palvelun tarvitsee osa tarvitsee kaksikymmentäneljä kolmesataakuusikymmentäviisi päivää vuodessa hän sen tarvittaessa saa

omantunnon asia joka koskettaa varmasti kaikkia nyt haluan oikeastaan hallitukselta kysyä että onhan niin että hallitus ei siis ole tätä leikkausta tekemässä valtion budjetista että sieltä ei ole kuuttakymmentä miljoonaa lähdössä ja itse asiassa lopullinen kustannusvaikutushan riippuu vuosien kuluessa siitä millä tavalla vanhukset ja vammaiset käyttävät laissa heille oikeutettuja palveluja ja mikä kustannus näistä näistä lopulta yhteiskunnalle

arvoisa puhemies tämä ei ole suora budjettisäästö valtion budjettisäästö vaan tämä on työstettävänä sen työlistan alla jossa katsotaan kuntien vastuita velvoitteita ja tehtäviä kun tätä listaa katsotaan vammaisista iästä riippumatta edelleenkin vastuu heidän hoidostaan ja hoivastaan on jatkossakin kunnilla mutta haetaan semmoisia tapoja joissa kunnilla olisi edellytykset nykyistä joustavammin esimerkiksi räätälöidä ne palvelut arvoisa puhemies musta ei muutu valkoiseksi puhumalla ja ja esimerkiksi minä en edes yritä sitä tämä on vakava paikka edustaja haatainen kysyi että mitä mitä tehdä tämä muutos lainsäädännön kautta yritetään tehdä niin hyvin kuin mahdollista huolehtien siitä että ihminen joka palvelut tarvitsee ne ajallaan aina saa

arvoisa arvoisa puhemies juuri näin mustaa ei kannata puhua valkoiseksi vammaispalvelulakien yhdistäminen on järkevää sen ovat kaikki todenneet mutta te olette nyt tuoneet tähän tämän kuudenkymmenen miljoonan säästötavoitteen ja tavoittelette myös tätä uutta ikärajaa jostainhan tämä kuusikymmentä miljoonaa on pois se on sieltä ihmisten arjesta kuljetuspalveluista henkilökohtaisesta avusta eihän tässä muuta keinoa ole ja kun te sanoitte että tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa niin siteeraanpa nyt esimerkiksi tapaturma ja sairausinvalidien liiton kannanottoa viime viikonlopulta suunniteltu heikennys on perustuslain ja yhdenvertaisuuslain kieltämää ikäsyrjintää ja epäinhimillinen heitteillejättöhanke arvoisa ministeri ette kai te vain näitä järjestöjä jotka edustavat näitä ihmisiä jotka näitä palveluja tarvitsevat syytä pelottelusta kertokaa nyt mistä tämä raha on pois ja sanokaa nyt oletteko te asettamassa säästöjenne säästöjenne kohteeksi kaikista suomalaisista vammaiset

arvoisa herra puhemies järjestöt eivät pelottele toisekseen järjestöjen pitää puhua sillä suulla mikä on se heidän jäsenistönsä suu heidän pitää huolehtia siitä että niiden asioiden jotka ovat esimerkiksi kunkin vammaisjärjestön niitäkin on monia erilaisia jokainen näkökohta tulee siihen pöytään missä ratkaisuja tehdään arvoisa puhemies en myöskään mene vammaisjärjestöjen selän taakse

seuraava kysymys edustaja niinistö
arvoisa puhemies vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle lukee entisen opinahjoni ja ja työpaikkani päärakennuksen seinällä elikkä turun yliopistossa suomessa on aina arvostettu pyrkimystä korkeimpaan tietoon ja me olemme aina pärjänneet sivistyskansana viime vaaleissa kaikki puolueet kokivat yhdessä että koulutus on jo joutunut liian koville että me jatkossa tarvitsemme panostuksia koulutukseen ja että koulutuksesta ei enää leikata suomi nousee sillä osaamisella ja ja taidolla mitä meidän korkeakouluissa ja tutkimuksessa kehitetään tämä hallitus on kuitenkin laittamassa juuri korkeakoulut ja tutkimuksen erityisen koville ja tämä ilmeni myös helsingin sanomien laajassa kyselyssä viime viikonloppuna viisikymmentä prosenttia professoreista piti hallituksen tiedepolitiikkaa täysin epäonnistuneena ja neljäkymmentäkaksi prosenttia ei kovin onnistuneena

arvoisa puhemies arvoisa edustaja niinistö olemme tässä salissa keskustelleet jo useita viikkoja määrärahoista itse asiassa nyt meillä on mahdollisuus keskustella itse asiasta eli sisällöstä eli suomalaisesta korkeakoulu ja tiedepolitiikasta professorit esittivät näkemyksiään helsingin sanomien laajassa artikkelissa ja luin sen erittäin huolella huomaan siitä sen että erityisesti yksimielisyyttä on siitä että että resurssit ovat niukoilla se on tietysti totta aikana jolloin suomi velkaantuu ja jolloin joudutaan tekemään isoja leikkauksia resursseista on pulaa oikeastaan voi sanoa kaikilla sektoreilla ja silloin ennen kaikkea on tärkeätä että kiinnitämme huomiota siihen mitä tehdään ja miten tehdään suomi käyttää tällä hetkellä kolme kaksi miljardia euroa euroa korkeakoulutukseen ja tutkimukseen tämän hallituskauden lopussa käytämme kolme prosenttia vähemmän nyt meidän tehtävämme on pohtia millä tavalla selviämme tästä se onnistuu mielestäni parhaiten siten että lähdemme uudistamaan korkeakoulutuksen ja

arvoisa puhemies ei sovi vähätellä leikkausten suuruutta korkeakouluista ja ja tutkimuksesta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se on yhteensä myös tutkimus kokonaisuudessaan huomioon ottaen miljoonaa euroa vakaa vetoomukseni on se että jos te yhtään arvostatte sivistystä teillä on mahdollisuus vielä perua näitä leikkauksia toivon että kehysriihessä teette tällaisen esityksen ministerinä koko hallitukselle koska kysymys on suomen tulevaisuuden osaamispohjasta ja meistä korkean sivistystason kansana

puhemies arvostan tieteentekijöitä ja tutkijoita erittäin paljon siitä syystä meillä on käynnistynyt opetus ja kulttuuriministeriössä laajat tieteentekijöiden kanssa käytävät vuoropuhelukeskustelut joista ensimmäinen on takana ja uusia on tulossa pitäisin tärkeänä sitä että me pystyisimme politiikan tekemisessä entistä enemmän hyödyntämään asiantuntijoita ja käyttämään tutkijoita siihen liittyen meillä on käynnissä muun muassa ministeri bernerin johdolla vaikutusarviointiin keskittyvä työ jossa parannetaan todella sitä että päätöksenteossa käytettäisiin tietopohjaa ja tutkimusta paremmin hyödyksi mitä tuli näihin nuoriin tutkijoihin niin jaan sen huolen siitä panostammeko riittävästi nimenomaan lahjakkaisiin nuoriin nouseviin tutkijoihin tähän liittyen osana hallituksen kärkihankerahoitusta olen ohjannut kolmekymmentä miljoonaa euroa kolmen vuoden ajan käytettäväksi suomen akatemian kautta erityisenä painopisteenä lahjakkaat nuoret tutkijat jotka pääsisivät akateemisella urallaan eteenpäin ja saisivat

puhemies vähän jää epäselväksi se kun te puhutte kehittämisestä kuka nämä kehittämisen linjat on keksinyt minä olen erittäin huolissani siitä että hallitus ajattelee että suomen korkeakoulu ja tiedepolitiikka voi vaihtua poliittisista suhdanteista johtuen minä luulen että se kentän masennus ja näköalattomuus tällä hetkellä johtuu siitä että te rikotte sitä pitkäaikaista periaatetta että tämän maan osaamistaso on aina pohjautunut siihen että korkeakoulu ja tiedepolitiikka on ollut pitkäjänteistä toimintaa jossa on kunnioitettu sitä että on pyritty näkemään

opetus ja kulttuuriministeriössä laadittiin virkamiestyönä asiantuntijoiden pohjalta tulevaisuuskatsaus siinä tehtiin tiettyjä toimenpide ehdotuksia siis asiantuntijat tekivät toimenpide ehdotuksia jotka liittyvät muun muassa korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen korkeakoulujen profiilien selkeyttämiseen korkeakoulujen ja erityisesti tutkimuksen ja tieteen työnjaon selkeyttämiseen nämä asiat nämä asiantuntijoiden ehdotukset ovat juuri nyt niitä asioita joita minä opetus ja kulttuuriministerinä vien eteenpäin toisin kuin te edustaja kiuru edellisellä kaudella ollessanne opetusministeri

puhemies onkin hyvä todeta että ministeri grahn laasonen aivan oikein kertoi että on haettu sellaista tiekarttaa joka ei riipu poliittisista suhdanteista mutta kun te tätä poliittista tiekarttaa ette toteuta muuta kuin tämän hallituksen voimin ja kun ongelma on siinä että se tiekartta joka laadittiin todella asiantuntijavoimin jäi teidän pöydällenne vain soveltuvin osin

puhemies puhuin tästä tulevaisuusselvityksestä joka siellä ministeriössä asiantuntijatyönä tehtiin se perustui sen sijaan lukuisiin arviointeihin meidän tutkimuksestamme ja korkeakoulupolitiikastamme siellä on pohjalla oecdn suomelle tekemiä suosituksia siellä on pohjalla komission suomelle tekemiä suosituksia siellä on kansainvälisten arviointipaneelien suomelle tekemiä suosituksia ja siellä on pohjalla meidän kotimaisia omia muun muassa suomen akatemian tieteen tila artikkeli näillä kaikilla on

että korkeakoulujen rakenteellista uudistamista tulee tehdä ja että profiileja tulee selkeyttää nyt kysyisinkin edustaja kiurulta tai itse asiassa kysyisin jos voisin kysyä kun tämä ei ole opposition kyselytunti mihin ne teidän toimenne jäivät silloin viime kaudella menikö meillä neljä vuotta aika lailla

edustaja kiuru puhuu siitä että pitäisi saada parlamentaarinen ryhmä mutta tällä hallituskaudella on lähdetty vähän toisessa asennossa ei niin että tehdään norsunluutornissa näitä päätöksiä vaan sillä tavalla että otetaan meidän kenttä ne parhaimmat asiantuntijat mukaan tekemään sitä muutosta

arvoisa puhemies jaan tämän näkemyksen jatkuvasta vision kirkastamisen tarpeesta mutta itse ajattelen myöskin niin että että silloin ei välttämättä tule parasta jälkeä jos näitä visioita lähtevät tekemään yksinomaan poliitikot vaan minä pidän tärkeänä sitä että tiedemaailma osallistuu tähän ja että me tarjoamme heille mahdollisuuksia ja käymme heidän kanssaan vuoropuhelun löydämme niitä yhteisiä nimittäjiä ja sitä yhteistä etenemissuuntaa yksi hyvä esimerkki tästä on vaikka se rakenteellinen kehittäminen mikä nyt on käynnissä tampereella tampereella tehdään tällä hetkellä niin kolme eli tampere kolme projektia missä kaksi yliopistoa on yhdistymässä ja ammattikorkeakoulu tulossa samaan rakenteeseen mukaan tässä on saavutettavissa aivan merkittävästi sellaisia hyötyjä että me voimme priorisoida ja panostaa nimenomaan tutkimukseen ja opetukseen eli niihin ydintehtäviin ja hakea niitä säästöjä joita väistämättä on pakko tämmöisinä aikoina tehdä sieltä rakenteista ja ja

neljätuhatta ihmistä jää työttömäksi yliopistoista ja korkeakouluista näitä lukuja ei selitetä sanomalla hei me kehitetään tai hei me uudistetaan nämä ovat leikkauksia nämä ovat meidän koulutuksen alasajoa nämä ovat meidän opintotuen alasajoa mutta pieni välähdys on nähty nyt nimittäin tänään mainostoimisto julkaisi uudet sivut tulevaisuuden sivistys

ministeri sanni grahn laasonen kertoo kokoomuksessa päätimme aloittaa sivistyksestä toivon että tämä ei tarkoita sitä että päätimme aloittaa leikkausten osalta vaan että tämä merkitsee sitä kun te olette tänään tehneet tämän päätöksen että tuotte kehysriiheen esityksen jossa perutaan koulutusleikkauksia ja opintotukileikkauksia arvoisa ministeri grahn laasonen minulle riittää pelkkä kyllä tai ei vastaukseksi vastatkaa kyllä tai ei

arvoisa puhemies parlamentarismin hyviin käytöstapoihin kuuluu se että me emme täällä käsittele nyt kokoomuksen asioita vaan hallituksen kantaa mutta kun tämä asia tuli tässä puheeksi niin tuon esiin sen että mielestäni kaikilla sektoreilla tarvitaan vuoropuhelua ja keskustelua siitä minkälainen meidän tulevaisuuden

herra puhemies tämä leikkauskeskustelu on tietysti käyty aika monta kertaa sen suhteen olemme samassa veneessä edellisen hallituksen kanssa edellinen hallitus joutui leikkaamaan koulutuksesta tämä hallitus joutuu leikkaamaan koulutuksesta se on valitettavaa se johtuu siitä kuin tienaa me emme oikein pääse siitä yli emmekä ympäri tämän keskustelun seuraavan vaiheen tietysti pitäisi olla se että kun nämä resurssit eivät merkittävästi kasva lähitulevaisuudessa miten me voimme saada vähemmällä aikaan enemmän se on iso kysymys suomalaisessa koulutuksessa me nyt panostamme aika voimakkaasti näihin kärkihankkeisiin kuten ministeri täällä kertoo ja kun alkuperäinen kysymys koskee korkeakouluja niin erityisen voimakas panostus panostus on korkeakoulujen kärkihankkeisiin ehkä vielä uuttakin voitaisiin miettiä olemme pitäneet pitkään esillä ajatusta jossa pienet ja keskisuuret yritykset kytkettäisiin tähän meidän innovaatiotoimintaan paremmin siis tki panoksiin nykyistä paremmin

arvoisa puhemies sivistysvaliokunnan puheenjohtajan edustaja puumalan kanssa olemmekin jo aiemmin käyneet keskusteluja siitä voisiko tällaista kokeilla tällaista innovaatioseteliajatusta missä erityisesti ammattikorkeakoulut ja yritykset mahdollisesti juuri pk yritykset siellä alueilla voisivat lähteä tiivistämään yhteistyötänsä ja saada enemmän aikaan yhdessä tästä on keskusteltu myöskin elinkeinoministeri rehnin kanssa ja meillä on suunnitelmia liittyen siihen että nämä pilotit voisivat lähteä käyntiin mielestäni ne olisivat positiivisia uusia avauksia niiden monien muiden avausten ohella joita tällä hetkellä teemme todella kaikilla koulutusasteilla lähtien ihan varhaiskasvatuksesta eteenpäin pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja tehdä koska se on ihan välttämätöntä ei ei ainoastaan siitä syystä että resursseja on vähemmän vaan myös siitä syystä että maailma menee koko ajan eteenpäin pitää kyetä pysymään siinä vauhdissa mukana ja rakentaa tulevaisuuden koulutusjärjestelmää joka vastaa paremmin niihin maailman muutoksiin ja tarpeisiin

arvoisa puhemies minusta oli hyvä että ministeri grahn laasonen kiinnitti huomiota siihen että kahdessa vuodessa edeltävä hallitus todella sai kaksi merkittävää asiakirjaa aikaan ensinnäkin vision siitä mitä tullaan tulevaisuudessa tekemään ja sen päälle vielä kansainvälisen asiantuntija arvion siitä onko oikea tämä suomen visio joka valmistui noin kuukautta ennen vaaleja ja ehdotuksen siitä että parlamentaarisesti työskenneltäisiin tämän korkeakoulu ja tiedepolitiikan vision hankkimiseksi sen takia olisi hienoa ministeri grahn laasonen että te voisitte ottaa tosissanne sen että oppositio pääsisi mukaan auttamaan hallitusta tässä vaikeassa tilanteessa nimittäin te olette vaikeassa tilanteessa helsingin sanomien

yli kahdeksansataaviisikymmentä professoria kuvasi teidän politiikkaanne epäonnistuneeksi tai lähes epäonnistuneeksi nyt

arvoisa puhemies todella tuossa helsingin sanomien jutussa niin kuin sanoinkin ymmärrän sen hyvin professorit kritisoivat määrärahojen leikkauksia se on selvää että jokaista leikkauspäätöstä kritisoidaan ja useimmiten vielä ihan hyvin perustein koska ei tämä leikkaaminen mitään mukavaa puuhaa ole niin kuin on huomattu mutta tässä tilanteessa missä suomi tällä hetkellä on meidän on ihan väistämättä löydettävä uusia ratkaisuja koska jos me jatkamme tätä menoa ja jatkamme tätä velkaantumista niin meillä ei kohta ole mitään jäljellä tästä meidän hyvinvointiyhteiskunnasta vaan sen perusta romuttuu siitä syystä näitä uusia tapoja toimia haetaan ja minä toivoisin myöskin sitä kun edustaja kiuru tässä viittasi siihen työhön mitä asiantuntijat tekevät että lähdetään tähän mukaan kuullaan meidän asiantuntijoita ja tehdään sen pohjalta politiikkaa ja pyritään turvaamaan se että meidän koulutusjärjestelmä kestää myös tämän vaikean tilanteen
arvoisa puhemies kuullaan asiantuntijoita ja perutaan koulutukseen tehdyt leikkaukset me vihreät olimme vaaleissa tosissamme ja olemme oikeasti todella pettyneitä yhdessä opiskelijoiden ja korkeakouluväen kanssa siihen että te petitte koulutuslupauksen te petitte lupauksen siitä että ei enää leikata tämä yhteinen sitoumus annettiin koska me tiesimme että koulutuksessa ollaan jo lujilla ja näin vaalien alla luvattiin yliopistoväki on huolissaan näitten leikkausten lisäksi myös siitä tavasta miten puhutaan että että heidän tuloksensa olisivat keskinkertaisia tai siellä olisi paljon hallintoa tässä helsingin sanomien artikkelissakin tulee esille se että tutkijat ja opettajat voivat joutua tekemään yhä enemmän hallintotöitä jos hallinnosta vähennetään myös luonnontieteellinen keskusmuseo lasten rakastama museo joutuu nyt vähentämään museonäyttelyitään ja kansalliskirjaston asema on nyt vaakalaudalla esimerkiksi c kasettien säilyttäminen koska se luokitellaan hallinnoksi ja siellä tehdään kovia leikkauksia arvoisa ministeri oletteko valmiita

puhemies paljon on jo sanottu mutta sanon vielä sen että me käymme jatkuvasti opetus ja kulttuuriministeriössä meidän virkamiehet poliittinen johto ja ja sitten yliopistokenttä hyvää keskustelua siitä miten me selviämme tästä vaikeasta tilanteesta yhdessä näitä keskusteluja on käyty niin mainitun kansalliskirjaston kanssa kuin on tarpeen käydä helsingin yliopiston johdon kanssa ja kaikkien muidenkin osapuolten kanssa edelleen siitä

tässä jo mainitsin

seuraava kysymys edustaja hänninen arvoisa
puhemies suomi nousee ainoastaan työllä ja uusia työpaikkoja luomalla valitettavasti tämä ei ole kuitenkaan ollut suomen suunta tänään saimme kuulla jälleen synkkiä uutisia kun kuulimme että valtionyhtiö posti jälleen vähentää työntekijöitään elikkä valtionyhtiöstä on vähenemässä melkein seitsemänsataa työpaikkaa ja lähes kaksisataa työntekijää osa aikaistetaan

ja samaan aikaan johtajille maksetaan jopa viidenkymmenentuhannen euron kuukausipalkkaa sen sijaan että työntekijöitä jatkuvasti kiusataan eikö postipalveluiden kehittämisessä ja ongelmien korjaamisessa tulisi työntekijöitä kuunnella kuunnella enemmän he ovat sentään työnsä parhaita asiantuntijoita

arvoisa herra puhemies postilakia uudistetaan nytten kahdessa eri vaiheessa ensimmäisessä vaiheessa on otettu kantaa siihen että postitoimiluvan voi saada tulevaisuudessa ilmoitusluontoisella menettelyllä

vasta selvityksessä ja käymme tällä hetkellä läpi niin postidirektiiviä kuin myös sitten eri mahdollisuuksia kehittää postitoimialaa laajasti tässä yhteydessä kuulemme kaikkia osapuolia niin kilpailuviranomaista viestintävirastoa ja myös henkilöstöjärjestöjä kuin myöskin postia ja muita alan toimijoita tämä ensimmäinen tilaisuus on itse asiassa nyt kahdeskymmenesensimmäinen kolmatta minkä jälkeen sitten arvioimme miten postilain toista vaihetta tullaan edistämään

seuraava kysymys edustaja huhtasaari
arvoisa puhemies kokoomus nosti tammikuisessa kotouttamisohjelmassaan esille että maahanmuuttajien kouluttaminen vaatii myös kielitaitovaatimustemme uudelleentarkastelua sanoitte että tutkinto ja kielitaitovaatimuksia ruotsin kielen osaamisen osalta tarkastellaan jotta kaksikielisyysvaatimuksesta ei muodostu työllistymisen estettä sellaisessa tilanteessa jossa sitä ei tosiasiallisesti tarvita perussuomalaisten mielestä on selvää että mahdollisten muutosten kielitaitovaatimuksissa tulisi koskea kaikkia tasapuolisesti nyt kysynkin aikooko opetusministeriö selvittää missä tutkinnoissa ja viroissa ruotsin kielen taitovaatimuksesta voitaisiin luopua

arvoisa puhemies se mihin varmaan ehkä tässä kysymyksen alussa viittasitte liittyy siihen että kun kotouttamisjärjestelmäämme katsotaan että minkälaisia polkuja rakentuu suomeen tulleille maahanmuuttajille että he pääsisivät nopeasti koulutukseen ja työelämään niin siellä on havaittu semmoisia kohtia joissa nämä kielitaitovaatimukset ovat esimerkiksi esteenä sille että voi osallistua johonkin koulutukseen näkisin että tulevaisuudessa se rakenne voisi mennä enemmänkin niin että me integroisimme sitä kielten opetusta entistä enemmän osaksi sitä koulutusta tai työskentelyä eli tämäntyyppisestä ajattelutavan muutoksesta mikä myöskin on hyvin yleisesti pohdinnassa myös muissa pohjoismaissa esimerkiksi oli kysymys tässä asiassa mihin ymmärsin että viittasitte

itse äänestin ministerinä vuonna kaksituhattayhdeksän lääkelaitoksen päätoimipaikan kuopioon siirtämistä vastaan ja tein sen muun muassa sen takia että olin huolissani lääkelaitoksen osaavan ja asiantuntevan henkilökunnan katoamisesta muualle tämä huoli on sittemmin valitettavasti osoittautunut oikeaksi jopa laitoksen pääjohtajaa myöten tiedämme myös että alueellistamispäätös on aiheuttanut jo nyt huomattavia kustannuksia ja voimassa olevan päätöksen toteuttaminen ihan loppuun asti aiheuttaisi vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista lisäkustannuksia arvion mukaan noin neljä pilkku kuusi miljoonaa euroa tätä ei voida pitää valtiontalouden kannalta järkevänä kehityksenä olisi korkea aika että tässä saataisiin nyt vihdoinkin lopullinen päätös ja siksi kysyn nyt ministeri mäntylältä milloin ja miten tämä asia etenee hallituksessa milloin tehdään päätös helsinkiin
arvoisa puhemies olen tosiaan oman esitykseni tähän asiaan antanut tällä viikolla tästä vastaavana ministerinä olen tietojeni mukaan viides ministeri joka tätä asiaa nyt käsittelee ja en enää tähän halua tällaisia aikalisiä ottaa vaan haluan että tähän asiaan saadaan nyt ratkaisu tämä asia etenee seuraavaksi niin että että tämä esitykseni käsitellään alueellistamisen koordinaatioryhmässä koordinaatioryhmässä toivon mukaan jo tämän kuun loppupuolella josta olen tosiaan pyytänyt lausunnon sen jälkeen seuraava vaihe on se että asia menee valtioneuvoston käsittelyyn ja tämän jälkeen on odotettavissa päätöksiä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisat edustajat jos poistutte salista sen verran

hallituksen esitys laiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja käytöstä panee täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämisestä esityksellä edistettäisiin digitaalisten palveluiden ja ja toimintojen kehittymistä alentamalla erityisesti nopeiden viestintäverkkojen niiden toiminnan edellytyksenä olevien luotettavien sähköverkkojen rakentamiskustannuksia esitys on paitsi sellaisenaan kannattava myöskin hyvä osoitus siitä millä tavoin yhteinen eurooppalainen säädöstyö tukee ja kehittää meidän kansallista lainsäädäntöämme puhe tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja siihen liittyen tarpeellisesta digiloikasta on kovin usein irrallaan talouden ja yhteiskunnan tosiasioista maalailemalla taivaanrantaan kuvia joissa tietotekniikka ja ja tietotekniset sovellukset muuttavat talouden perusasiat työstä ja tekemisestä vapaaksi utopiaksi saa hyvin blogeja yliökirjoituksia sekoittamalla niihin konsulttien ammattikieltä ja tulevaisuudentutkimuksen iskulauseita kertomukset saa kuulostamaan vastaansanomattomilta on erinomaista että voimme kerrankin perehtyä tulevaisuuden tekemisen todelliseen perustaan verkkoinfrastruktuurin tehokkaaseen yhteiskäyttöön pääseminen edistää juuri sitä tietoyhteiskunnan perustaa jota tarvitaan tulevaisuuden kasvulle tulevaisuuden kasvu rakentuu tiedolle tulevaisuuden työtä voidaan tehostaa monien työtehtävien ja työvaiheiden digitalisoinnilla tämä kaikki vaatii kuitenkin sitä että tiedonkululla on toimivat väylät että digitaalisilla palveluilla on markkinapaikat siitä tässä on kysymys arvoisa puhemies nopeat sähköiset viestintäverkot ovat kansallinen kysymys ne ovat kuitenkin myös alueellinen kysymys pidän tarpeellisena että panostetaan erityisesti siihen että koko suomi myös itä ja pohjois suomi on samassa asemassa tietoverkkojen saavutettavuuden suhteen

arvoisa puhemies tosiaan hyvin yksinkertaisesti mietinnöstä luettavissa mitä tämä pitää sisällään lyhyesti suomennettuna kyse on siitä että samaan aikaan kun ollaan sähköverkkoa vetämässä maan alle suojaan myrskytuhoilta vedettäisiin myös valokuitua jolloin päästään tosiaan vauhdilla tähän tietoliikenteen kehittämiseen ja kasvattamiseen

arvoisa herra puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen jo oikeastaan tuossa omassa puheenvuorossaan kertoi lyhyesti mistä asiassa on todellakin kyse verkkoinfran rakentaminen yhteisrakentamisena on todella kannatettava asia silloin saadaan myöskin kustannuksia useammalta osapuolelta vähennettyä ja oikeastaan valiokunnan mietinnöstä käy hyvin esille että se on nimenomaan edellytyksenä että ne kustannukset mitä tulee eivät tule millekään osapuolelle kohtuuttomiksi kustannusten jako pystytään myöskin katsomaan asiallisesti toinen asia minkä haluan nostaa esille on tärkeää että meillä on jatkossa myöskin keskitetty tietopiste mistä saa tietoa siitä missä nämä tietoyhteiskuntaverkot kulkevat että siitä on kaikille se tieto ja on myöskin turvattu se tietoverkko mikä on

arvoisa herra puhemies vakaista sähköverkoista on puhuttu paljon itse asiassa tässäkin salissa aikanaan käytiin laajasti keskustelua siitä että haluttiin sähköverkkoja vahvistaa ja nyt sitten ymmärrettävistä syistä sen jälkeen myös keskustelua siitä että nämä ovat nostaneet myös sähkön jakeluhintoja mutta pidän kuitenkin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja esille toi perusteltuna sitä että tällaisessa vaiheessa samalla vahvistetaan myös meidän verkkoyhteyksiä kuidun vetäminen maan sisään on järkevää siinä vaiheessa kun maa on avattu ja ja toimia toimia tehdään nyt aivan tuoreet tutkimukset selvitykset ihmisten toiveista ja käyttäytymisestä myös tukevat sitä että etätyötä halutaan tehdä entistä enempi hetken aikaa ehkä on ollut sellaista pohdintaa että etätyö olisi jollain tavalla

itse toivon että myös toisenlaisia ratkaisuja etsitään kuin näitä maahan tulevia kuituratkaisuja sillä ne eivät kuitenkaan tule yksittäisiä taloja kattamaan ja me tarvitsemme erilaisia vakaita langattomia järjestelmiä uutta teknologiaa sen eteen että myös mökkiasuminen mihin kuitu ei yllä on jatkossa vakaiden yhteyksien päässä
arvoisa herra puhemies edustaja heinoselle täytyy heti todeta että tietysti meillä monenlaisia erilaisia verkkorakenteita on sen on tietysti huomannut tuolta maaseudulta tulevana että nämä langattomat yhteydet varsinkin kun maastonmuodot vaihtelevat ovat osasta paikkaa erittäinkin erittäinkin heikot mitä enemmän pystytään kuidun avulla tuomaan niitä verkkoyhteyksiä edes lähemmäksi tukiasemia kohti tai vetämään se kuitu sinne talon nurkkaan asti sitä paremmat yhteydet yhteydet tietysti pystytään saamaan kustannustekijähän tämä on herra puhemies minulla on ollut mahdollisuus olla mukana tämmöisessä tämmöisessä etelä pohjanmaan liitolla olevassa laajakaistaverkkohankkeessa ja myöskin muutamissa seminaareissa ympäri eurooppaa siellä olemme nimenomaan vieneet tätä viestiä kuinka kuituverkkoja osuuskuntapohjalta kannattaa kannattaa rakentaa ja sitä kautta mahdollistaa ne paremmat tietoliikenneyhteydet sitten kansalaisille yrityksille erityisesti ja myös näiden edustaja heinosen mainitsemien etätyöyhteyksien vuoksi että ihmiset pystyvät sieltä kotoa tai vapaa ajan asunnoltaan mahdollisimman pitkälle näitä töitä tekemään on hyvä että lainsäädäntöä tässä edistetään ja ja näitä kustannuksia katsotaan että me saamme mahdollisimman tasapuoliset tietoliikenneyhteydet kaikille meidän

puhemies olen ehdottomasti edustaja savolan kanssa samaa mieltä itsekin maaseudulta tulevana runsaslukuisesti vapaa ajan asuntoja missä on harvaan mökkejä silloin niin kuin edustaja savola toi esille se on kustannuskysymys valokuitua ei pystytä tämäntyyppisiin yhteyksiin tekemään itse sain omassa kotikunnassani tutustua esimerkkinä tällaiseen ukkoverkot ukkoverkot järjestelmään mikä luo sitten juuri tämäntyyppisiin rakenteisiin toimivampia vaihtoehtoja ja vakaita verkkoja joissa nopeudet eivät vaihtele niitä malleja ja esimerkkejä varmasti löytyy ja tällä sektorilla tekniikka kehittyy erittäin kovaa vauhtia itse toivon toki niin että ei tehtäisi missään sellaisia ratkaisuja että hetken kuluttua todetaan että tämä tekniikka on vanhentunutta ja maksut nousevat niin korkeiksi että kukaan ei enää sitä käytä silloin investoinnit ovat turhia siinä mielessä tämä valokuidun vetäminen on perusteltua ja järkevää se tekniikka ei vanhene

arvoisa puhemies nämä laajakaistaverkothan ovat verrattavissa siihen kun on vedetty puhelinverkkoja aikoinaan koko maahan ja nämä ovat välttämättömiä siinä että ympäri suomen voidaan asua ja elää ja yrittää jatkossakin ihan ihan pienyrityksistä lähtien isoihin yrityksiin asti nämä yhteydet ovat elintärkeitä saatikka sitten kun ajatellaan tulevia sote palveluita ja kaikkia muitakin palveluita joissa odotetaan sitä omaa vastuuta ja sitä että ne palvelut ovat jatkossa kotiin saatavissa sinänsä asia on hyvä mutta tämä meidän infra ei vastaa tällä hetkellä sitä laajakaista kaikille hankehan oli sinänsä tavoitteiltaan hyvä mutta rahahan oli täysin riittämätön samoin tämä velvoite ja tavoite siitä että se ei kata täyttä sataa prosenttia suomesta vaan vain tietyn osuuden nythän tämä tavoite on käytännössä saatu jo täyteen mutta totuushan on se että meillä on paljon kuntia joissa eivät edes taajama alueella toimi käytännössä verkot nyt riittävästi oikeastaan kun jatkossa mietitään suomessa sitä että saadaan tämä nopea tietoverkko käsille nämä mobiilit ja ja langattomat yhteydet ovat todella hyviä mutta jos niillä on useampi käyttäjä niin sitä kaistaahan ei riitä kaikille ja sen takia myös nämä kiinteät valokuituyhteydet ovat tärkeät operaattoreita ei ole saatu rakentamaan näitä yhteyksiä koska heille on tullut siitä sitten omavastuuta liikaa ei ei riitä riitä raha sitten yhtiöissä pyörittämään näitä kun esimerkiksi valtiolta ei ole saatu riittävän nopeasti jälkikäteen takaisin näitä valtionosuuksia

kuten on ollut tarkoitus mielestäni pitäisi pohtia sitä pitäisikö valtiolla olla velvollisuus paimentaa nämä operaattorit hoitamaan asiaa vaikka lainsäädäntöteitse ja ja pitäisikö tämä yleispalveluvelvoite laajentaa riittävään kaistanopeuteen ja kattamaan aidosti koko maa tämä voisi olla yksi ratkaisu

mitä meillä on ei selvästikään sitä mielenkiintoa ole riittävästi tätä sataprosenttista laajakaistayhteyttä mihinkä tämä hankekin viittasi tuoda viime kaudella kun tätä hankkeen etenemistä myöskin seurasin kyllähän se tulkinta siitä mikä on perille menevä laajakaistayhteys vaihteli kun keskusteli näitten operaattoreitten ja toimijoitten kanssa kyllähän se siihen lähelle tulee mutta ei ei välttämättä kuitenkaan sinne kuluttajalle asti vaan niitä omia kustannuksia voi tulla kohtuuttomankin paljon kun edustaja jalonen liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja on paikalla niin kysyisinkin jaloselta mihin toimiin valiokunta nyt nyt ryhtyy siinä että nämä laajakaistayh teydet aivan oikeasti tuonne maaseudulle saadaan ovatko osuuskunnat tuolla seutukunnilla kuntien omistamat osuuskunnat se keino vai uskotteko te siihen että nämä meidän kaupalliset yhtiöt todellakin nämä palvelut tuonne perimmäiseenkin kolkkaan saavat

digitalisoida yhteiskuntaamme se vaatii kehitystä meidän verkoiltamme niin kuidun osalta kuin langattomasti jos me haluamme olla edelläkävijöitä esimerkiksi robottiautojen kehityksessä ja jopa tuotannossa jossain vaiheessa niin se vaatii langatonta langatonta tekniikkaa mutta se langaton tekniikka hyvässä riittävyydessään ja kattavuudessaan vaatii rinnalleen myös kuituverkkoa joten tämä menee vähän niin kuin käsi kädessä mutta minä uskon kyllä siihen että operaattorit itse haluavat myös pitää suomen maailman ykkösenä ja kehittää tätä edelleen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä ja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja järjestämisestä olevan lain muuttamisesta voisi sanoa että on muuten samassa hengessä kuin äsken käytiin keskustelua eli voi sanoa että sama sama tähtäin digitaalisuus ja verkkojen yllä tapahtuvat uudet toiminnot

tavoite on varmistaa se että päästään siirtymään sähköiseen ylioppilastutkintoon ongelmattomasti lainsäädännön näkökulmasta ja samalla ajantasaistaa voimassa olevaa käytäntöä ja sähköisen ylioppilastutkinnon aiheuttamia muutoksia sekä myös selkiyttää tiettyjä tulkinnallisia lain kohtia hallituksen esityksellä ei ollut sinänsä minkäänlaisia taloudellisia vaikutuksia vaikutuksia muutamia poimintoja koesuoritusten tallentamisesta ylioppilastutkinnon koesuoritukset muodostavat laajan henkilötietoja ja salassa pidettäviä tietoja sisältävän tietoaineiston jonka säilymistä ei voimassa ylioppilastutkintoa koskevassa lainsäädännössä säännellä tältä osin tämä asia saadaan korjattua muutama näkökulma nousi oppilaan näkökulmasta tänä päivänä kun halutaan saada koesuorituksesta kopio se maksaa kolmekymmentäkaksi euroa asiantuntijakuulemisessa nousi esille että voisiko jotain asian puitteissa tehdä koska usein saattaa käydä niin että se kopiosta pyydetty maksu heikentää kokelaan mahdollisuutta tutustua sitten jälkikäteen koesuoritukseensa hallinnonalan tietoinfrastruktuurin kehittäminen oli myöskin valiokunnassa yhtenä tarkastelukohteena opetus ja kulttuuriministeriö ja ja opetushallitus valmistelevat tällä hetkellä yhdessä hallinnonalan valtakunnallisten rekisterien ja rekisterilainsäädännön uudistusta ja tavoite on että syntyisi tämmöinen yhteinen keskitetty integraatiopalvelu niin sanotusti koski on tarkoitus kerätä tietoa olemassa olevista rekistereistä opiskelijavalintarekisteristä ylioppilastutkintorekisteristä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja uusista perustettavista rekistereistä näin ollen me saamme tulevaisuudessa yhden tietokannan alle kaikki oppilaita koskevat tiedot voi sanoa että tämä on iso askel

lakiesityksellä on tarkoitus huolehtia siirtymisestä sähköiseen ylioppilastutkintoon eli käsittelyssä on eräänlainen ylioppilastutkinnon digiloikka joka on hieno asia ja voimme olla siitä ylpeitä ja tämä on jo maailmalla herättänyt huomiota siis keväästä kaksituhattayhdeksäntoista lähtien ylioppilastutkinto tulee suorittaa kokonaisuudessaan sähköisin päätelaittein se liittyy tässä aiemmin keskusteltuun sähköverkkojen toimintaan nimittäin sähköinen edellyttää luonnollisesti toimintavarmaa tiedonsiirtoa ja se edellyttää myös varmaa tietosuojaa tässäkin yhteydessä on puhemies syytä huomauttaa että myös tämä sähköinen ylioppilastutkinto siihen liittyvä tiedonsiirto täytyy turvata maan kaikissa osissa myös kaikkein pohjoisimmilla ja itäisimmillä alueilla

mielestäni tässä ei kauheasti voida suomessa ylpeillä tällä digiloikalla digiloikalla vielä tänä keväänä ja ensi keväänä elikkä vielä vielä kahtena keväänä ylioppilaskirjoituksissa digiaikaan tottuneet nuoret ottavat lyijykynäloikan ja loikkaavat tekemään niitä ylioppilaskirjoituksia käsipelillä tällaisessa maassa missä olemme olleet kyllä edelläkävijöitä tällä sektorilla oikeastaan kaikessa muussa itse entisenä opettajana muistan muistan hyvin miten tietokoneet tulivat tulivat kouluun ketkä nyt pääsevät ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisen ylioppilaskirjoituksen pariin ovat syntyneet kaksituhatta luvulla ja heitä ennen jo ehkä ehkä kymmenen vuotta vanhemmat ovat jo eläneet läpi elämänsä puhelimien aikana valtaosa älypuheli mien aikana tablettien aikana ja ja tänä päivänä aika usein saa törmätä siihen miten oma kolme vuotias lapsi käyttää kyllä tablettia hienosti sormen kanssa mutta lehdessä tuleekin ihmeitä kun ei kuva vaihdukaan kuvaa koskettamalla kyllä melkein voisi sanoa että tämä tämä digiloikka ei ole meidän lukiolaisille mikään loikka vaan vaan arkipäivää ja itse totean että parempi lopulta kuin ei ei milloinkaan eli täysi tuki tälle että asiassa nyt lopulta edetään mutta kovin verkkaisesti

edustaja heinonen on täysin oikeassa että vuonna kaksituhatta syntynyt nuori alkaa kyllä olla ihan sitä meidän digisukupolvea jolle koneet ovat voi sanoa osa arkea ja arkista kommunikointia ja siltä osin heillä on ihan uudenlaiset toimintatavat jotka tulee huomioida myös meidän opetuksessa ei ole pelkästään se että me pääsemme sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen lailla on kysymys siitä millä tavalla meidän opetus muuttuu sitä edeltävinä vuosina millä tavalla siellä hyödynnetään osana opetusta digitaalisia välineitä tässä kohdin se jopa tarkoittaa sitä että meillä voi olla tulevaisuudessa lukioissa yhä enemmän massaopintokurssejakin joita tarjotaan valtakunnallisesti niitä pystyisi missä tahansa meidän maamme kolkassa opiskelemaan ja sitten olisivat lähiopetusjaksot siellä yhdessä muiden kanssa tehtävänä ollaan kyllä aika ison uudistuksen edessä ja on hyvä että hallitus on tunnistanut tämän ja meillä on siltä osin kärkihankekin

arvoisa puhemies tässä on kyseessä hyvä esimerkki digitalisaatiosta joka on myös yksi hallituksen kärkihankkeista joten joten tärkeä uudistus eli eli tätä ylioppilastutkintoon liittyvää säädöstä muutettaisiin siten että kokeet voidaan jatkossa suorittaa myös sähköisin menetelmin ja vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen kokonaan sähköisesti tämän uudistuksen yhteydessä nyt sitten tulkintavirheiden mahdollisuus käsittääkseni pienenee olennaisesti todennäköisesti myös kokeiden korjaamiseen käytettävä aika lyhenee ainakin pitkällä tähtäimellä näiden suunniteltujen muutosten myötä pidänkin tätä esitettyä lakimuutosta tärkeänä askeleena kohti kohti nykyaikaista toimintamallia ylioppilastutkintojen suorittamisessa ja korjaamisessa siihen on mielestäni jo korkea aikakin ryhtyä kuten myös edustaja heinonen äsken puheenvuorossaan viittasi tästä asiastahan on käyty julkista keskustelua jo varsin kauan ja nyt asiassa päästään onneksi eteenpäin

arvoisa puhemies tässä on nyt hyvä esimerkki siitä että monia pitkäänkin puhuttaneita ja ja valmisteltuja asioita saadaan nyt eteenpäin ja tämä asia esimerkiksi ei ole puhuttanut mitenkään erityisesti opposition ja hallituksen välissä vaan tämä on semmoinen kannatettava esitys jota jota halutaan viedä eteenpäin digitalisaatioon liittyen erityisesti on muistettava että tämä on vasta yksi askel aika pieni pieni asia siinä kuitenkin sitten yleensä opetuksessa jos mennään myös muihin muihin opetusmuotoihin varsinkin peruskoulupuolella on muistettava se että kuitenkaan koulut ympäri suomen eivät ole edelleenkään tasavertaisessa tilanteessa siinä että laitteita tai osaamista opettajilla olisi riittävästi sieltä tämä tarve myös tulee ja opettajat odottavat erityisesti sitä että heidän osaamistaan tässä asiassa parannetaan sen takia hallitus haluaa panostaa erityisesti digitalisaatioon ja erityisesti opettajien osaamiseen tässä asiassa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja haatainen

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki ja jatkossa sosiaalihuollon henkilöstöstä säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa joka tuli voimaan maaliskuun alussa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin sisältyvät säädökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä sekä rekisteröinnistä ammattihenkilöiden ohjauksesta valvonnasta ja valvontaviranomaisten tehtävistä tällä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetulla lailla on luotu perusteet nyt keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle rekisteröinnille ja valvonnalle ja tämän myötä ammattihenkilöitä koskeva sääntely yhdenmukaistuu näin ollen tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnössään toteaa että henkilöstön ammattipätevyyksiä koskevan lainsäädännön ensisijaisena tavoitteena tuleekin olla asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä koulutetun henkilöstön henkilöstön osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen kumottava sosiaalihuollon kelpoisuuslaki jossa määriteltiin tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet ei ole edistänyt riittävästi tätä tavoitetta ja työnjaon uudistamista hyväksyessään uuden lain valiokunta katsoi sen antavan joustavuutta ja mahdollistavan nykyistä paremmin tehtävärakenteen ja työnjaon uudistamisen valiokunta piti myös tärkeänä että sosiaali ja terveydenhuollon integraation syventyessä sosiaalihuollon ammattihenkilölakia ja terveydenhuollon ammattihenkilölakia edelleen yhdenmukaistetaan ja että ne myöhemmin yhdistetään yhdeksi sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilölaiksi näin voitaisiin turvata palvelujen laatua

rajattavaksi eri ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuksia vanhan lain kumoaminen ei käytännössä kapeuta tai rajaa palvelutarpeen arvioinnista vastaavien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden joukkoa nykyisestä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa hallitusohjelmaan sisältyvässä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen toimenpideohjelmassa yhtenä kohtana on tämän kyseisen säädöksen väljentäminen hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta kyseisen lainkohdan muuttamisesta koska esityksen perustelujen mukaan asia tullaan ratkaisemaan toimenpideohjelman toimeenpanon yhteydessä valiokunta kiirehtii toimenpideohjelman täytäntöönpanoa tästä asiasta käytiin keskustelua arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset tähän mietintöön sisältyy myös yksi vastalause

arvoisa herra puhemies

kuitenkaan saa olla lyhyen tähtäimen säästötavoitteet vaan ensisijaisena tavoitteena tulee olla asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen ja henkilöstön osaamisen parempi hyödyntäminen sosiaali ja terveyspalveluiden asiakkaiden on voitava luottaa palveluiden hyvään laatuun ja henkilöstön osaamiseen arvoisa puhemies sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun

tätä sijaispykälää ei tulisi kiirehtiä eikä sijaistamista tehdä mahdolliseksi henkilölle jolla ei ole riittävää sosiaalityön osaamista

riskinä on että liian vähäisen sosiaalialan koulutuksen omaavan henkilöstön määrän lisäys heikentää sosiaalihuollon laatua ja vaikuttavuutta ammattihenkilöstöstä annetussa laissa ammatinharjoittamisoikeuden sääntely on rajattu sellaisiin ammattiryhmiin joiden tehtäviin liittyy julkisen vallan käyttöä asiakkaan oikeuksien tai itsemääräämisoikeuden rajoittamista sekä muuta perusoikeuksiin puuttumista

on työelämän näkökulmasta hankalaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on myös turvata sosiaalihuollon selkeä työnjako ja tehtävärakenne tämä ei ole mahdollista jos laki ei varmista sosiaalityöntekijän tehtävissä toimivan työntekijän osaamista kaikissa tilanteissa se että sosiaalihuollossa tehtävänkuvat ovat olleet liiankin joustavat ja käytännössä on ollut loputon määrä tehtäviin kelpaavia sijaisia ei ole edesauttanut tehtävärakenteiden kehittämistä kunnat ovat voineet varautua tulevaan lakiin ja osassa kuntia on valmistauduttu hyvin esimerkiksi vaasassa jossa myönnetään palkallista vapaata graduaan tekeville sosiaalityöntekijöille kun työntekijä valitsee tutkimusaiheen joka kehittää käytänteitä niin molemmat hyötyvät sosiaali ja terveysministeriö on aloittamassa myös tehtävärakennesuositusten valmistelua tätä hyvää kehitystä ei kannata nyt pysäyttää sosiaali ja terveysuudistuksen myötä palvelut tulevat keskitetyiksi yksittäistä kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin joilla on paremmat mahdollisuudet saada kelpoisia sosiaalityöntekijöitä hoitamaan laissa säädettyjä tehtäviä näin ollen yksittäisten kuntien esittämä huoli kelpoisten sosiaalityöntekijöiden saannista on osin aiheeton lisäksi toimeentulon kela siirto tulee vaikuttamaan sosiaalihuollon ammattien tehtäväkuviin lähivuosina tässä muutamia huomioita jotka liittyvät valiokunnan mietintöön ja toimenpideohjelmaan

puhemies hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin liiallisen säätelyn purkamisesta lisäksi siihen liittyy korvaava esitys jonka pitäisi riittävästi turvata julkisten palveluiden käyttäjien oikeusturvaa ja palveluiden laatua esityksen lähtökohdat ovat kunnossa tavoite säätelyn yksinkertaistamisesta on sinänsä kannatettava on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen että säätelyn uudistamisella ei pureta sellaisia normeja joilla on merkitystä yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta sanalla sanoen normien purku on tarkkaa työtä joka on tehtävä huolella tässä tapauksessa olisi ollut aiheellista valmistella esitys ja kuulla asiantuntijoita myös siltä osin kuin kyse on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain kahdennentoista pykälän ensimmäisen momentin mukaisesta oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta ei olla nyt antamassa oikeutta laillistetun sosiaalityöntekijän ammattiin tai sijaisuuteen edes niille ylemmän sosiaalialan amk tutkinnon suorittaneille joilla tutkinto painottuu sosiaalityöhön

mikä tässä nyt sitten meillä on käsissä ei ole ihan täysin ehkä aivan riittävä ammattikorkeakoulujen yamk tutkinnot tuottavat päteviä yhteensä viisivuotisen koulutuksen omaavia ammattilaisia joilla on lisäksi alemman ja ylemmän tutkinnon välissä vähintään kolmen vuoden työkokemus nyt kun tässä opposition edustajat ovat jättäneet vastalauseen se on tavallaan jätetty tähän tästä kirjauksesta joka tehtiin valiokunnassa nimenomaan siitä että normien purun yhteydessä kartoitettaisiin mahdollisuus esimerkiksi tällaisten ylemmän sosiaalialan amk tutkinnon osalta toimia väliaikaisesti

yliopisto opiskelijalle tämä on mahdollista nyt sitten edelleenkin mutta ei tosiaan sellaiselle ammattilaiselle joka on valmistunut ammattikorkeakoulusta

siinä suhteessa mielestäni tämä asia mistä on jätetty vastalause ei ole aiheellinen vaan se on turhaa pelottelua koska se syy miksi tänne tuli tämä kirjaus josta vastalause on jätetty on alun perin nimenomaan tämä minkä äsken toin esille että esimerkiksi tällainen amk tutkinnon suorittanut henkilö voisi todella toimia sijaisena sosiaalialalla
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on kannatettava tämä on linjassa sen kanssa että meillä on suomessa tällä hetkellä paljon sote puolella palvelutarvetta ja tekijöitä ei saada riittävästi tarjoamaan näitä palveluita kansalaisille tämä on hyvä ja kannatettava esitys siitä näkökulmasta ja erityisesti tarpeen myös terveyspuolen palveluissa viedä nopeasti eteenpäin ajatellaan esimerkiksi omaishoitajia joille ei löydetä tällä hetkellä sijaisia riittävästi kun kotipalvelutyöntekijät eivät pysty toimimaan omaishoitajan sijaisena tarkoituksenmukaisella tavalla tämä viesti on tullut vahvasti kentältä ja omaishoitajat uupuvat näitten palveluitten puuttuessa tästä esityksestä vielä että tämä on hyvä että tähän

mutta eikö tähän kuitenkin sisälly se että tämä kahdennentoista pykälän osalta kun puhutaan kuntien tehtävävelvoitteiden vähentämisestä tulee sitten normaalisti käsittelyyn myöhemmin muuten näiden tehtävävelvoitteiden vähentämisestä että normienpurkutalkoissa on nimenomaan kysymys siitä että helpotetaan niitten palveluitten tarjoajien ja saajien kohtaamista mutta turvallisuudesta me emme tule tinkimään missään normienpurkutalkoiden yhteydessä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan kyllä korjata tässä meidän vastalauseemme perustaa ensinnäkin yliopisto opiskelijoitten osalta heidän täytyy suorittaa hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot sekä käytännön harjoittelu esimerkiksi tältä osin

ammattikorkeakouluopinnoissa tämä tilanne on erilainen ammattikorkeakouluopintojen sisältöpuoli tekee tästä vaikean meillä on esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto jossa tämä painotus on kasvatustieteissä esimerkiksi lastentarhanopettajan pätevyys kun henkilö lähtee jatkamaan lastentarhanopettajan pätevyydestä ylempään ammattikorkeakouluun hän lähtee jatkamaan opintojaan esimerkiksi johtamiseen esimerkiksi päiväkodin johtajaksi käytännössä voi olla tilanne että hänellä ei ole näitä tarvittavia sosiaalityön aineopintoja minkä seurauksena tilanne voi olla sellainen että esimerkiksi lastensuojelussa voi olla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö jolla ei ole minkäänlaista kokemusta eikä koulutusta sen takia tämä asia täytyy ratkaista muulla tavalla kuin sillä tavalla joka tässä nyt on esitetty

arvoisa herra puhemies nythän on niin että tässä ei kuitenkaan puututtu tähän nimenomaiseen asiaan jonka edustaja kiljunen nosti esille vaan nimenomaan linjattiin että tämä myöhemmin kartoitetaan siinä suhteessa mielestäni tässä ei ollut vastalauseen paikka vaan jos haluaa vastalauseen esittää niin se olisi ollut sitten jos olisi todella tehty tällainen muutos

toki perusteet on ilman muuta tuollekin mitä edustaja kiljunen kiljunen tuossa sanoi mutta aina voisi vähän miettiä sitä tapauskohtaista harkintaa kuitenkin

puhemies aivan kuten omassa puheenvuorossani aikaisemmin jo totesin meidän vastalauseemmehan painottuu nimenomaan tähän toimenpideohjelmaan hallituksen toimenpideohjelmaan jossa käsitellään tämän sijaispykälän väljentämistä ja kun me emme ole valiokunnassa kuulleet yhtä ainuttakaan asiantuntijaa joka käsittelisi tätä toimenpideohjelmaa niin meidän mielestämme ei ole oikein se että että tätä asiaa lähdetään kiirehtimään koska meillä ei ole tästä sisällöstä minkäänlaista tietoa meidän vastalauseemme nimenomaan keskittyy nyt tähän toimenpideohjelmaan ja sen kiirehtimiseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tässä lakialoitteessa on kysymys eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta asumistukilainsäädäntöähän uudistettiin viime kaudella tuntuvasti muutokset astuivat voimaan viime vuoden alusta ensimmäinen tammikuuta kaksituhattaviisitoista se uudistus oli ehdottomasti kokonaisuutena arvioiden onnistunut ja tarpeellinen mutta valitettavasti samalla myös kovin monimutkainen ja toisaalta aika suurelle joukolle ihmisiä myös olennainen toimeentulon kannalta siinä samassa yhteydessä toteutettiin eläkkeensaajan asumistukilain muutos ja nyt näyttäytyy että se on varsin epäedullinen osalle tuen tarvitsijoista tällä eläkkeensaajan asumistuen muutoksella nimittäin poistettiin aiemmin vallinnut oikeus valita joko eläkkeensaajan tai yleisen asumistuen mukaisten etuuksien saaminen aiemmin siis muut kuin pariskunnat ovat voineet valita joko yleisen asumistuen tai eläkkeensaajan asumistuen näiden toteutettujen muutosten myötä arviolta noin kaksituhattaviisisataa lapsiperhettä ja pieni joukko muita aiemmin eläkkeensaajan asumistuen piirissä olleita henkilöitä siirtyi yleisen asumistuen piiriin otetaan esimerkkitapaus on henkilö joka on oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen mutta on samassa kotitaloudessa esimerkiksi huoltaja lapselle joka ei kuulu eläkkeensaajan asumistuen piiriin eli ei saa eläkettä tällöin myöskään se ei ole oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen siis esimerkiksi yksinhuoltajaäiti joka olisi muutoin oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen ei kuitenkaan ole koska hän on samassa kotitaloudessa lapsen kanssa joka ei saa eläkettä lapsiperheiden osalta selvitysten perusteella tehtiin arvioita että noin kolmellakymmenelläviidellä prosentilla tuki pysyi ennallaan tai pieneni muutokset olivat yleensä noin viisikymmentä euroa kuukaudessa sen suuruisia tai tätä pienempiä mitä ei ehkä keskimääräisen kotitalouden tulojen kannalta voi pitää kovinkaan merkittävänä muutamia kymmeniä mutta on kuitenkin huomattava että asumistukea tarvitsevilla kotita louksilla tätäkin suuruusluokkaa olevat muutokset käteen jäävissä tuloissa ovat merkittäviä tästä syystä arvoisa puheenjohtaja olen laatinut tämän lakialoitteen että valinnan mahdollisuus palautettaisiin lakiin teen esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamiseksi ja tämä olikin varsin monimutkainen harjoitus jotta tämä valinnanvapaus kyettäisiin palauttamaan niihin pykäliin varsin moneen pykälään tarvittiin tätä muutosta ja ne on puhemies seikkaperäisesti tässä lakialoitteessani esitetty en käy niitä tässä kertaamaan